ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja edustaja
kontula arvoisa puhemies esityksessähän ehdotetaan starttirahan pidennystä kahdestatoista kahdeksaantoista kuukauteen tilanteissa joissa koronan vuoksi se vuoden starttiraha ei tunnu aloittelevalle yrittäjälle riittävän ja samaten siinä tehdään useita pieniä helpotuksia työttömyysturvan ehtoihin muutokset ovat kaikki määräaikaisia työ ja tasa arvovaliokunta tervehtii ilolla hallituksen esitystä ja lisää siihen seuraavaa hallituksen esityksen yhteydessä verkkoilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi on havaittu niin monimutkaiseksi että siitä syntyy tahattomia laiminlyöntejä eli nyt kun on paljon tullut kokemattomia työttömiä työnhakijoita sinne verkkoon niin niin kaikki eivät ole kyenneet kyenneet tätä esterataa suorittamaan ja ovat sitten jääneet ilman työttömyysturvaa nyt tätä ongelmaa korjataan lailla koska tietojärjestelmän korjaaminen olisi ollut niin paljon hitaampi hitaampi väylä mutta valiokunta haluaa huomauttaa että tämä järjestelmän monimutkaisuus ei katoa mihinkään koronan päättyessä ja että siihen on löydettävä jatkossa pysyvämpi ratkaisu samaten valiokunta huomauttaa siitä että kun nyt tässä koronan aikaan tehdään paljon pieniä muutoksia työttömyysturvan ehtoihin järjestelmä monimutkaistuu ja sen hallitseminen vaikeutuu entisestään ja tämä edellyttää päättäväistä johdonmukaista ja laaja alaista tiedotusta sekä kohderyhmälle että laajemminkin yhteiskuntaan edelleen valiokunta kiinnittää huomiota siihen että hallituksen esityksessä lyhytkestoisten opintojen viivästymisestä koronan takia ei rangaistaisi tilanteessa jossa opinnot ovat alkaneet ennen viidestoista kolmatta valiokunnan mielestä opinnot voivat koronasta johtuvasta syystä viipyä myös silloin kun ne on aloitettu viidestoista kolmatta jälkeen ja valiokunta esittääkin että muutos ulotetaan koskemaan myös koronan aikana aloitettuja opintoja

puhemies haluan todellakin hallitusta kiittää etenkin tästä starttirahahommasta oli todella hieno juttu että saadaan starttiraha nostettua kahdestatoista kahdeksaantoista kuukauteen koska on on sanomatta selvää että etenkin jos noin vajaa vuosi sitten yritys on laitettu pystyyn ja tässä koronan tilanteessa tulisi se tilanne että starttiraha loppuu ja ovatkin hommatkin loppuneet samalla niin sehän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä että jouduttaisiin lopettamaan koko yritys

ja nyt sen ainoana vasemmistoliittolaisena jäsenenä yli kymmenen vuotta olen tässä salissa ja monella monella muulla agendalla puhunut meidän sosiaaliturvabyrokratian monimutkaisuudesta ja kafkamaisuudesta tämä puhe on pääsääntöisesti kaikunut kuuroille korville eikä se ole aiheuttanut käytännössä minkäännäköisiä reaktioita

osatyökyvyttömiä usein ihmiset joilla on erilaisia elämänhallinnan ongelmia lähes aina ihmiset jotka ovat jonkinlaisessa kriisissä työttömäksi joutumisen seurauksena nyt kun sinne on tulossa ihmisiä joidenka taidot käyttää käyttää verkkoa ja selviytyä tästä hakemusrumbasta ovat huomattavasti paremmat kuin normaaliolojen työttömien massan taidot niin nyt sitten tässä tilanteessa me pystymme viikoissa muuttamaan lakia niin että sitä sosiaaliturvabyrokratiaa helpotetaan minun nähdäkseni tämä kertoo kyllä varsin ikävästä asenneongelmasta työttömiä kohtaan tässä yhteiskunnassa ja siitä mitenkä työttömien kiusaaminen on legitiimiä ihan toisella tavalla kuin muiden ihmisryhmien kiusaaminen meidän yhteiskunnassamme ja meidän poliittisessa kulttuurissamme tämä asenneongelma on myös verraten hyvin dokumentoitu sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa joten tämä ei suinkaan ole ainoa esimerkki siitä mutta minä olen tuohtunut siitä että tämä on niin syvällä meidän järjestelmässämme että se vaikuttaa myös meidän lainsäädäntötyöhön minun nähdäkseni on äärimmäisen tärkeätä että nyt ymmärretään ottaa tämä vakavasti ja jatkossa lähdetään siitä että työttömien kohdalla ihmisten kohteleminen ja kansalaisten kohteleminen toteuttaa samoja pelisääntöjä ja samoja kohtuuden ehtoja kuin yhteiskunnassa muidenkin kohdalla

näin nopeasti tähän reagoineet tämä on aito ongelma ja tämä on nyt aito ongelma ihan tavallisille ennen kaikkea yksinyrittäjille joista me olemme paljon täällä puhuneet jotka eivät tämän byrokratian läpi tahdo päästä eivät millään erityisesti kun he yrittäjinä eivät aikaisemmin ole olleet vastaavien tukimuotojen piirissä näissä tukimuodoissa kaavakkeet on tehty siihen formaattiin että on ikään kuin normaali työtön työnhakija ja tässä kohdassahan se ei toimikaan ja niin on järkevää että täällä on muun muassa että tämä työsuunnitelma nyt poistetaan koska työsuunnitelma on useimmilla näillä yksinyrittäjillä se sama haluan ylläpitää pientä yritystäni jonka tulopohja on pudonnut tässä tässä on ihan järkevää että semmoista työsuunnitelmaa ei tarvitse toistaa toistamistaan kaavake on poikkeuksellisen ongelmainen tuossa sähköisessä muodossa siinä mielessä täytyisi olla muitakin formaatteja

byrokraattisten esteiden lisäksi vielä kielieste koska hyvin monet yksinyrittäjät pienyritykset ovat itse asiassa ulkomaalaistaustaisia ja tämä on maahanmuuttajaväestöön

kuuluville ihmisille ongelma tällä hetkellä kun täällä äsken valiokunnan puheenjohtaja totesi sen että tässä tiedottamisen tarve on suuri mihin valiokunta vetoaa niin onkin huolehditaan tämä tiedottaminen myöskin ei ainoastaan suomen ja ruotsin kielellä vaan vähintäänkin englanniksi mielellään myöskin venäjäksi koska niin monet yksinyrittäjät tässä tilanteessa ovat heittäneet kirveen kaivoon ja me tätä tukea voi saada ei onnistu tämä järjestelmä ei toimi tässä on erittäin suuri tarve nyt auttaa näitä pieniä yrityksiä sillä tavalla että me pystymme ylläpitämään niiden jatkon

arvoisa herra puhemies edustaja kontula käytti kaksikin erittäin hyvää puheenvuoroa ja ja nosti esiin kyllä vakavan ongelman sosiaaliturvan hakemisen ja myös tässä tapauksessa tämän työnhaun verkkopalvelun ja vaikeakäyttöisyyden johon johon hän on kiinnittänyt huomiota jo aiemminkin ajattelen että nämä kokemukset joita joita nyt on kerätty ja jotka ovat ikään kuin nousseet vielä erityisellä tavalla päivänvaloon kun tämä käyttäjäkunta on on laajentunut on kyllä syytä ottaa vakavasti nyt kun meillä sitten sosiaaliturvaa uudistetaan niin tässä yhteydessä olisi erittäin arvokasta että nämä kokemukset huomioitaisiin tämä koronaepidemia aika on tullut nyt tähän ikään kuin melkoiseksi jonkinlaiseksi näyteikkunaksi suorastaan näille tähän kokonaisuuteen liittyville ongelmille ja vaikeaselkoisuudelle ja vaikeakäyttöisyydelle ja niihin niihin täytyisi löytää

minä haluaisin kiittää hallitusta hallitusta ja valiokuntaa myös tästä tästä esityksestä ja aivan niin kuin tässä aiempi puhuja mainitsi niin kiitokset myös edustaja kontulalle oikein hyvistä puheenvuoroista kun byrokratian rattaissa ja osatyökykyiset monet heikompiosaiset ovat joutuneet vuosia vuosikymmeniä taistelemaan ja ja nyt tämä asia nousee tällä tavalla nopealla aikataululla esiin kun laajempi ihmisjoukko joutuu tämän saman byrokratiarattaan koukeroihin niin on tietysti ikävää että nyt tässä ollaan tätä muuttamassa mutta sanotaanko nyt niin että

jos koronaepidemia tiristää ehkä jotakin eteenpäin meneväksi niin olkoon se sitten kuitenkin hyvä asia jo aikoja aikoja olemme puhuneet siitä että vaikka digitalisaatio ja nämä automatisaation mahdollisuudet tuovat paljon hyvää niin se tietty yksinkertainen väylä jolla päästään myös kasvotusten hoitamaan asioita pitää kyllä säilyttää näissä eri eri sektoreiden toimipisteissä starttirahan enimmäiskeston pidentäminen siitä vuodesta puoleentoista on erittäin erittäin tarpeellinen ja ja hyvä muutos samaten kuin tämä että työnhaun voimassaolo ei keskeydy vaikka siellä joitakin kyselyitä asianmukaisesti voitu voitu määräajassa toteuttaa tai sitten tiettyjä opiskeluasioita siihen tulee mukaan nämä ovat oikein hyviä ja tarpeellisia muutoksia tietysti kaiken kaikkiaan tuolla tulevaisuusvaliokunnassa me olemme paljon myös puhuneet yhteiskunnan nopeasta muuttumisesta siitä mitä kaikkea se tuo tullessaan mitä hyvää mitä mahdollisuuksia tämä digitalisaatio tuo mutta mitä haasteita se myös tuo tullessaan kyllä tietyllä tavalla kerta toisensa jälkeen olen itse terveydenhuollon ammattilaisena ja paljon myös sillä sosiaalipuolen sektorilla työtä tehneenä

myös siihen että että pitää päästä virkailijan kanssa kasvotusten hoitamaan asioita ja saamaan tarvittavaa tukea ja jos haasteita on byrokratiasta johtuen niin ne eivät sitten kuitenkaan saisi koitua hakijan haitaksi sillä tavalla joustavuutta ja inhimillisyyttä näihin asioihin on kyllä korkea aika saada kiitoksia hallitukselle
arvoisa puhemies korjaan vielä edustaja kiljusen esittämän esittämän lausuman koska siinä oli asiavirhe kaikki jotka kirjautuvat näihin rekistereihin ovat työnhakijoita kaikki jotka haluavat myös työttömyysturvaa ovat työttömiä työnhakijoita tämä pätee myös yrittäjiin ja yrittäjät eivät ole mitenkään erikoisasemassa suhteessa muihin sen suhteen että järjestelmä olisi jotenkin heille erityisen hankala meillä on muun muassa viisituhatta ihmistä jotka ovat todistetusti ja kiistatta täysin työkyvyttömiä eivät siis osatyökykyisiä vaan täysin työkyvyttömiä siellä on mukana jopa jopa saattohoidossa olevia ihmisiä ja jotka joutuvat kirjaamaan sinne järjestelmään olevansa työttömiä työnhakijoita saadakseen oman perusturvan siis jopa saattohoidossa oleva ihminen voi meidän järjestelmässä joutua

järjestelmässä ongelmat ovat huomattavasti laaja alaisempia eivätkä johdu vain siitä että jokin uusi ryhmä yrittäjät jotka muuten eivät ole työttömyysturvalle uusi ryhmä tulee sen piiriin se mikä erottaa yrittäjät muista on se että heillä on olemassa etujärjestö jota kuunnellaan sen takia kun laaja joukko yrittäjiä ja vähän paremmassakin asemassa olevia yrittäjiä joutuu kahlaamaan sen järjestelmän läpi silloin yhtäkkiä herätään huomaamaan että ai tämä systeemi onkin ihan järjetön mitään muuta varsinaista isoa eroa tässä ei ole suhteessa kaikkiin niihin muihin jotka vuosien aikana ovat tätä järjestelmää joutuneet käyttämään ja joiden luottamus ihan tutkitusti tutkitusti järjestelmää kohtaan on erittäin huono ja miksipä ei olisi kun käyttävät tätä järjestelmää

väärässä mutta olen ymmärtänyt tämän prosessin sillä tavalla että aikaisemmin yksityisyrittäjä jolla on oma yritys yrityksen tulotason rojahtaessa ei ole voinut ilmoittautua työttömäksi ja ylläpitää yritystään edelleenkin ja olla samanaikaisesti työnhaussa me olemme mahdollistaneet uudella lainsäädännöllä sen että yksityisyrittäjä voi pitää yritystään edelleenkin ja jatkaa työskentelyä sen puitteissa ja tämä on se uusi peruste joka on käsitykseni mukaan nyt näillä uusilla tilapäistoimilla tähän tehty ja siinä suhteessa yksityisyrittäjä käsitykseni mukaan poikkeaa muista työttömistä työnhakijoista eli hän voi ilmoittautua itse oman yrityksensä ylläpitäjäksi jatkossakin ja silti saada työmarkkinatukea olen ymmärtänyt että tämä on se tilanne voi olla että olen täysin väärässä kun en istu työ ja tasa arvovaliokunnassa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa puhemies värderade talman koronaepidemia on koskettanut meitä kaikkia eri tavoin joillekin se on tarkoittanut lasten hoitamista kotona toisille se on tarkoittanut etäisyyttä läheisistä monille se on tarkoittanut huolta omasta ja muiden pärjäämisestä joidenkin taloudellinen tilanne on muuttunut äkisti ja arjessa pärjäämisestä on tullut hankalampaa joillekin se on tarkoittanut lomautusta tai jopa työpaikan menettämistä näinä haastavina aikoina on hyvin tärkeää että kotitaloudet suunnittelevat talouttaan pitkäjänteisesti ja kestävästi poikkeuksellinen tilanne yhdistettynä erilaisten luottojen aktiiviseen ja välillä jopa aggressiiviseen markkinointiin on kuitenkin onneton yhdistelmä hallitus haluaa tukea kansalaisia ja turvata heidän oikeutensa erityisesti tällaisena aikana kun monet joutuvat ottamaan velkaa päästäkseen kriisin yli siksi käsittelyssä on nyt hallituksen esitys jonka tarkoituksena on varmistaa että luotolle perittävä korko on maltillinen ja että päätökset luoton ottamisesta voi tehdä rauhassa ilman aggressiivista markkinointia

arvoisa puhemies ehdotuksen mukaan osalle kuluttajaluottoja asetettaisiin tilapäinen kymmenen prosentin korkokatto haluamme tehdä tämän nimenomaan siksi että haluamme että kuluttajilla on mahdollisuus saada luottoa jossa on maltillinen korko korkokatto ei kuitenkaan koskisi yleisluottokorttiluottoja tai muita hyödykesidonnaisia luottoja tämä tarkoittaa että esimerkiksi erissä maksettavaan autoon sohvaan tai pesukoneeseen sääntelyä ei sovellettaisi vaan se kohdistuisi puhtaisiin rahaluottoihin se tarkoittaa myös että pankkien huoli tuhansien luottokorttisopimusten uusimisesta kesken kriisiä on otettu huomioon valmistelussa tilapäistä korkokattoa sovellettaisiin lain voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin tämän lisäksi sitä sovellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin joiden perusteella asiakas voi tehdä nostoja myös tämän lain soveltamisen aikana haluamme tehdä tämän siksi ettei voimaan jäisi vanhoja luottoja joissa olisi erittäin korkea korko lisäksi esityksessä ehdotetaan suoramarkkinoinnin tilapäistä kieltämistä tämä tarkoittaa sitä että kuluttajaluottoja tai luotonvälittäjän omia palveluja kuten lainan kilpailutuspalveluja ei saisi suoraan markkinoida esimerkiksi puhelimitse kirjeellä tai sähköpostilla tältä osin tarkoituksena on siis estää että markkinointia kohdistettaisiin päällekäyvin keinoin nimenomaan sellaisiin kuluttajiin jotka ovat äkillisissä taloudellisissa vaikeuksissa olemme varmasti kaikki saaneet tekstiviestejä tai kirjeitä joissa tarjotaan suuriakin luottoja ja joissa on myös kerrottu miten helppoa on nostaa lainaa ja ostaa jotakin kivaa nyt tällaisia kirjeitä ei enää tämän vuoden aikana tule

olisi voimassa vuoden loppuun asti ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin korkokattoa sovellettaisiin kuitenkin vasta ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakaksikymmentä lukien tämä arvoisa puhemies on esitys jota moni on odottanut ja olen iloinen siitä että hallitus ja virkamiehet ovat saaneet sen aikaan varsin pikaisella aikataululla kiitos

arvoisa herra puhemies kiitoksia ministerille hyvästä esittelystä tämän tämän hallituksen esityksen osalta kuten tiedämme ylivelkaantuminen ja ja talousvaikeudet ovat valitettavan totta monen suomalaisen arjessa ja ja on tiedossa että tämä koronakriisi tulee vaikeuttamaan monen suomalaisen elämää entisestään pidän perusteltuna tätä esitystä jossa osalle kuluttajaluottoja asetettaisiin tämä kymmenen prosentin korkokatto alkuun ainakin itselleni tuli monenlaisia huolia myös liittyen tähän valmisteluun siis millä tapaa tämä esitys tullaan toteuttamaan mutta mutta onneksi ministeri ja ministeriö ovat harkinneet minusta erittäin hyvin myös sen miten tämä esitys on toteutettu sillä tämän sääntelyn ulkopuolelle ollaan ollaan jättämässä esimerkiksi verkkokaupan osamaksumahdollisuus autorahoitus ja näitä yleisluottokorttiluottoja

vaikka kyse on merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta jonka hoitaminen varmasti kerää paljon kannatusta tässä salissa eri puolueiden välillä niin minusta on silti tärkeää että se sääntely kohdistetaan nimenomaan sinne missä ne ongelmat ovat suurimpia eikä tässä tilanteessa kun meidän pitää kuitenkin huolehtia myös siitä että yksityinen kulutus säilyy jollakin säällisellä tasolla tule heille joilla on kuitenkin mahdollisuutta kuluttaa ja ja käyttää näitä palveluita kohtuutonta haittaa siitä että että torjutaan sitten muita muita ongelmia olisin nähnyt näin että että tämä laajempi sääntely ei olisi ollut perusteltua tässä tapauksessa mutta nyt on on minusta määritetty tämä oikein ja hyvin ja ja tällä estetään myös sitten monet muut ongelmat joita mahdollisesti tässä olisi ollut taas sitten sitten esillä herra puhemies on on totta että tämän lisäksi meidän täytyy pohtia myös myös muita keinoja oikeastaan voisin kysyä ministeriltä miten positiivisen luottorekisterin valmistelu tällä hetkellä menee ministeriössä sehän on olennainen väline että eri eri luotonantajat pystyvät myös sitten näkemään sen mikä on tämän luotonhakijan todellinen maksukyky tällä hetkellähän siellä on on aivan selviä puutteita siitä että että näillä hakijoilla voi olla useasta lähteestä erilaisia luottoja ja ja on on vaikea saada kokonaiskuvaa siitä mikä on luotonhakijan todellinen maksukyky näkisin että että toki tämän sääntelyn lisäksi tarvitaan myös kokonaisvaltaisempaa

arvoisa puhemies tosiaankin kannatan esitystä lämpimästi ainoa tietysti minkä minkä ajattelin näin miksi tästä tehdään väliaikaista miksi tästä ei voisi tehdä kokoaikaista kiitos

me kaikki olemme hyvin tietoisia siitä että tämä pikavippijärjestelmä joka on yleistynyt kovaa vauhtia suomessa huikeine korkoineen on johtanut hyvin vaikeisiin ylivelkaantumistilanteisiin ja se vielä korostuu nyt tässä koronan yhteydessä kun taloudellisia ongelmia niin niin tämä ylivelkaantuminen voi hyvinkin kriittiseksi muodostua siinä suhteessa hallitus on tarttunut oivallisesti tähän asiaan ja ja nyt vuoden loppuun me saamme tällaisen uudentyyppisen korkokaton erinomaista tässä esityksessä on myöskin se että tämä aggressiivinen mainontakin jota usein suoramainontana on harjoitettu näissä pikavipeissä pikavipeissä pannaan nyt kuosiin tässä kohdassa ja siitäkin kiitos itse asiassa yhdyn edelliseen puheenvuoroon siltä osin että itsekin jäin miettimään kun tässä on puhuttu tämän koronaviruksen aikana tehdyistä väliaikaisista uudistuksista että siellä saattaa olla paljon asioita ja ideoita joilla voisi olla kantovoimaa ylitse tämän koronan on puhuttu muun erimoisista etätoiminnoista myöskin tässä nyt on hyvä esimerkki siitä että tätä kannattaisi tutkia tätä koko pikavippijärjestelmää yrittää tällä tavalla säädellen saada jollain tavalla hallittua koska me näemme sen kyllä ihan aidossa elämässä että liian moni ihminen on joutunut pahaan pahaan ylivelkaantumiskierteeseen
arvoisa puhemies olen myös sitä mieltä että tämä on erittäin hyvä ja odotettu uudistus meillä on paljon ylivelkaantuneita ja vaikka ei olisi vielä niin kovasti ylivelkaantunutkaan

niin kuin joittenkin toimijoitten osalta on on todettu että sitä laajalti toteutetaan niin on erittäin hyvä että sitä laitetaan kuriin nyt myös tämän lakiesityksen tiimoilta tilapäinen korkokatto kymmenen prosenttia no hyvä että se meni kymmeneen prosenttiin itse olisin mielelläni nähnyt sen ehkä vieläkin alhaisempana toisaalta myös tämä minkä edustaja laakso täällä nosti alkuaan esiin miksi tämä ei olisi pysyvä muutos oli kyllä itsellänikin mielessä kysyisinkin tätä ministeriltä onko tätä mietitty ei vain nyt tämmöisenä väliaikaisena vaan vaan oikeasti kun on tämmöistä aggressiivista suoramarkkinointia ja kaikkea siihen liittyvää problematiikkaa ja kun on kuitenkin laajalti tiedossa että meidänkin yhteiskunnassamme sitä on ja toisaalta onko mietitty tätä ylivelkaantumisen ja tätä väylää mikä itse asiassa on yksi helppo portti lähteä sille ylivelkaantumisen tielle että osaltamme voisimme olla suitsimassa sitä ongelmaa ja edesauttamassa näitä ihmisiä jotka ongelmiin ovat joutuneet eli kysyisin onko tätä mietitty mahdollisuutena tällä hallituskaudella ehkä pitää pitempäänkin voimassa tuoda esitystä sillä tavalla että se jätettäisiin pysyväksi oikeastaan toinen asia mitä jäin tässä miettimään kun tätä korkokattoa sovelletaan kuitenkin vasta ensimmäinen seitsemättä vaikka laki tulee voimaan ensimmäinen viidettä niin minkä takia tässä tämä kahden kuukauden gäppi sitten on oliko tämä välttämättömyys

arvoisa puheenjohtaja minä luulen että tässä salissa ei ainakaan tällä hetkellä ole yhtään kansanedustajaa joka ei jossain vaiheessa olisi kirjoittanut nimeänsä paperiin jossa pyritään suitsimaan näitä pikavippejä tämä on eduskunnan yhteinen tahto ymmärrän kyllä että ihmisen perusoikeuksiin kuuluu elinkeinonharjoittamisen vapaus ja valtiovallan tulee edistää sitä ja on omaisuudensuoja ja niin poispäin mutta itseni on kyllä ollut erittäin vaikea ajan saatossa käsittää että me sallimme tämmöisten pääomapiirien jotka näiden takana itse asiassa ovat hakea tuottoa omalle pääomalle ja käyttää siinä vielä jopa lainojen kautta tulevaa vipua ja seurauksena on vain että peliongelmat pahenevat ja tietysti on aina paha olipa ihminen kuka tahansa että joutuu sitten ylivelkaantuneeseen tilaan koska se on henkisesti äärimmäisen vakavaa ja se johtaa monesti hyvinkin ikäviin ihmiskohtaloihin itse toisin kyllä esille että kyllä lainsäätäjien tämä tilapäisyys vähän kyseenalaiseksi asettaa koska me tiedämme että on paljon nuoria jotka joutuvat sitten nuorena ollessaan ja vähän ymmärtämättömyyttäänkin tämmöiseen velkakierteeseen ja siitä johtuu taas monenlaisia muita elämänhallinnan puutteita kumpiko oli ensin muna vai kana se on toinen juttu mutta kun he tarpeeksi syvälle näihin joutuvat niin he eivät koskaan selviä sieltä työelämään ja loppujen lopuksi tämä tulee niin kalliiksi yhteiskunnalle että pitää jo herättää kysymys että onkohan kuinka perusteltua edes perustuslain kautta lähteä suojelemaan tämmöistä liiketoimintaa joka käytännössä tuhoaa

varmaan todellakin salin reunasta ainakin melkein sinne reunaan asti missä ovat edustajat paikalla ollaan yhtämielisiä näistä korkokatoista ja markkinointikiellosta itse sain tänään elämäni ensimmäisen markkinoinnin vastaavalta pikavippifirmalta ja sillä perusteella kun olen yhden yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen niin yrityslainaa tarjottiin tekstarilla en lähtenyt edes tarkistamaan mitkä korot siellä oli mutta oli aika aika yllätys oikeastaan oli erittäin hyvää se mitä edustaja eestilä tuossa puheenvuorossaan nosti esiin

ongelma on näiden nuorten mutta myöskin vähän meidän keski ikäisten joilla tulee akuutti tilanne eteen kun ei ole vaihtoehtoa millä korjaat sen akuutin tilanteen kun vähävaraisessa perheessä pesukone hajoaa niin et sinä saa siihen pesukoneeseen rahaa lainaa pankista tai kaverilta tai muualta niin vaihtoehdoksi jää ainoastaan pikavippi vähän sitten tässä haastankin tätä salia siihen että kun tästä koronasta päästään yli niin josko me rohkenisimme puhua yhdessä tästä sosiaalisesta luototuksesta ja sen kehittämisestä sellaisena vaihtoehtona joka voisi toimia esimerkiksi kelan kautta tai jotenkin muuten tämä on ollut vähän sellainen kuuma peruna josta ei ole haluttu oikein lähteä keskustelemaan koska sitä pidetään liian vasemmistolaisena tai jotain mutta kun nyt me olemme siinä tilanteessa mutta todella todella tässä tilanteessa kun alkavat nyt realisoitumaan ne ongelmat mitä on nuorilla mutta mitä on myöskin vähävaraisilla perheillä niin ne vaihtoehdot ovat todella vähissä voisi olla semmoinen tasapuolinen tilanne jossa maksuehdot ovat sellaiset että maksaja tai lainanottaja pystyy itse ne määrittelemään käsittääkseni sosiaalisen luototuksen tulokset ovat espoossa ja ja muualla olleet ihan hyviä aina aina on tietynlaisia mätiä omenia joukossa mutta suhteessa suhteessa tilanne näissä kokeiluissa ihan positiivinen eli kannatukset tälle mutta myöskin tuolle yrityspuolelle tarvitaan markkinointikieltoa aggressiiviselle

oli pakko pyytää vielä puheenvuoro eestilän hyvän puheen jälkeen ja voin antaa ihan omakohtaisen omakohtaisen kokemuksen tästä asiasta nuorempana olin yksinhuoltajaäidin kasvattina ja ja sitten siinä kohtaa kun pääsi siihen ikään että luottokortteja oli oli kultainen kahdeksankymmentä luvun loppupuoli ja tuli könyttyä kaikki mahdolliset kortit läpi ja saatettua itsensä siihen tilaan että sitten viimenään kun niitä joutui makselemaan oli vuosi kaksituhatta se vaati sen reilun kymmenen vuoden aikana sellaisia työkaksiviikkoisia että muistan liki kaksisataa tuntia olleeni töissä ja jatkuvalla syötöllä kahden viikon jaksossa vähintään sen satakaksikymmentä tuntia elikkä oli jopa kykyä maksaa niitä juttuja ihan eri tavalla kuin normaalityössä käyvällä elikkä jos puhutaan että olisin ollut niin kuin normaalisti oman alan työntekijän normaaliliksoilla niin hyvä etten maksaisi edelleen niitä velkoja ja ainoastaan vain sen takia juuri minkä eestilä äsken toi esiin sen typeryyden mikä nuorena on kun ei osata ajatella sitä asiaa eteenpäin se tuntuu vain niin helpolta siinä kohtaa ja uskoo siihen että kyllä minä jotain hommia saan ja sen joskus myöhemmin saan maksettua se on loputon kierre sen jälkeen mistä ei sitten meinaa ulos päästä ja kyllä minä olen sitä mieltä että tähän oikeasti pitää saada jollain tavalla se on meidän kaikkien etu

kunnioitettu puhemies tämä on hyvä lakiehdotus mutta se mikä tässä mietityttää ja ihmetyttää on tämä kolmannen pykälän viidennen momentin toteamus että tätä ei sovelleta hyödykesidonnaisiin luottoihin miksi on näin onhan se totta että nämä hyödykesidonnaiset luotot ovat aika kalliita myöskin mutta miksi tähän on päädytty voisiko tätä hiukan aukaista jos valiokunta käsittelyssään tulee sellaiseen ajatukseen ponnen muodossa tai muuten voisi jossain tilanteessa soveltaa myös näihin hyödykesidonnaisiin luottoihin niin miten tällaiseen asiaan suhtaudutaan jos jossain kohtaa

kaikille edustajille hyvistä puheenvuoroista ja kiitos myös oppositiolle tästä kannustuksesta se on hienoa että me voimme tästä olla yksimielisiä että tämä on laki mitä me nyt tarvitsemme mehän haluamme että autetaan heitä jotka joutuvat erittäin vaikeaan tilanteeseen ja myös siinä mielessä tämä kymmenen prosentin korkokatto on on tervetullut tässä tuli monta hyvää kysymystä edustaja marttinen kysyi tästä positiivisesta luottotietorekisteristä siinä tilanne on se että ohjausryhmä on asetettu ja sille myös kaksi alatyöryhmää nämä tekevät työtä ja niille on annettu määräaika kolmaskymmenes yhdettätoista kaksituhattakaksikymmentäyksi heillä pitäisi olla jonkuntyyppinen esitys positiivinen luottotietorekisterihän on äärimmäisen tärkeä mutta myös monimutkainen aika hankala hankala projekti ja siinä on on tärkeätä se että saadaan aikaiseksi hyvää lainsäädäntöä joka myös toimii käytännössä ja on on tietosuojatasoltaan sellainen että siihen voivat kansalaiset ja myös luotonantajat luottaa sitten edustaja laakso ja myös edustajat kiljunen ja tanus kysyivät siitä miksi tätä ei voitaisi nyt tehdä pysyväksi lainsäädännöksi no nythän me teemme lainsäädäntöä juuri tätä poikkeustilaa varten juuri näitä olosuhteita varten joihinka olemme joutuneet se myös tarkoittaa että normaaleja lainsäädäntöperiaatteita ei ole ehditty tässä noudattaa elikkä tämä ei ole esitys joka olisi käynyt laajalla lausuntokierroksella jos haluttaisiin että saataisiin aikaiseksi pysyvä lainmuutos niin silloin pitäisi perusteellisesti tehdä tätä lainsäädäntötyötä varmasti on niin että saadaan nyt kokemusta millä tavalla tämä tulee toimimaan minkälaisia vaikutuksia sillä on ja se pätee myös tähän markkinointipuoleen varmasti siitä saadaan sellaista kokemusta jota

on mahdollisuus myös nostaa lainaa edelleen jotka ovat niitä lainoja nostaneet eivät joutuisi tilanteeseen että niistä voi periä vielä sen korkeamman koron niin tämä määräaika on laitettu se on laitettu juuri sen vuoksi että niitä ei myöskään irtisanottaisi heti koska se olisi tässä se toinen vaara että näitä lainoja kokonaisuudessaan oltaisiin nyt irtisanomassa me haluamme tällä tavalla turvata kuluttajan mahdollisuuksia myös myös siinä että sitä lainaa voisi saada no sitten tässä

että myös finanssialan keskusliiton viesti oli se että jos näin tehtäisiin niin vaarana olisi että monen monen monen yksityishenkilön tilanne vaarantuisi koska silloin olisi se riski että luotonantajat irtisanoisivat näitä sopimuksia ja sen takia tähän ei haluttu mennä mutta totta kai tämä on asia josta myös valiokunnassa voidaan kuulla lisää ja pitääkin kuulla miksi näin itse uskon että tämä on nyt se oikea toimintatapa ja toimintalinja ja se koskettaa nimenomaan niitä luottoja jotka voidaan nostaa suoraan rahana

elikkä kun tulee semmoinen eteen jonka voi nostaa suoraan rahassa niin sen enimmäiskorko on nyt tämän poikkeusolon aikana ja vuoden loppuun asti korkeintaan kymmenen prosenttia kiitos arvoisa puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies valtion erityisrahoitusyhtiö finnvera on tärkeä merkitys kotimaan rahoituksessa yhtiö toimii pääasiallisesti pk yritysten rahoittajana mutta voi erityisestä syystä rahoittaa myös suuria yrityksiä kuten midcap yrityksiä finnvera voi myöntää yritykselle luottoja ja takauksia finnveran toiminta perustuu keskeisesti siihen että sen toimintaa suunnataan korjaamaan rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita yhtä lailla yhtiö ei kilpaile rahoituksen myöntämisestä yksityisten rahalaitosten kanssa vaan yhtiö täydentää rahoitustuotteillaan pankkien rahoitusta hallitus on osana covid yhdeksäntoista toimenpiteitä päättänyt turvata finnveran rahoitusmahdollisuudet myös näissä poikkeuksellisissa oloissa hallitus esittää finnveran rahoitusvaltuuksia korotetaan nykyisestä neljästä pilkku kahdesta miljardista eurosta kahteentoista miljardiin kun finnveran rahoituksen vastuukanta on tällä hetkellä noin kaksi miljardia tarkoittaa se sitä että finnvera voi myöntää uusia luottoja ja ja lainoja jopa kymmenen miljardia euroa tämä on tärkeä signaali markkinoille kun valtion takausvaltuus on riittävä ja pystyy vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen tarkoituksena on että pääosa rahoituksesta myönnettäisiin takauksina pankkien myöntämille lainoille pankkien asiakasmäärä palveluverkosto sekä asiakasrajapinnassa työskentelevän työskentelevän henkilöstön määrä on moninkertainen finnveraan nähden nopea reagointi voimakkaasti kasvaneeseen rahoituskysyntään on mahdollista pankkien kautta finnveraan tehtyjen rahoitushakemusten määrä on kasvanut voimakkaasti epidemia aikana finnveran rahoitushakemusten määrä tämän vuoden alusta huhtikuun loppupuolelle lisääntynyt kahdeksankymmentäneljä prosenttia verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen tehtyjen päätösten määrä on lisääntynyt kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia verrattuna samaan aikaan viime vuonna finnverassa on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen että päätökset voidaan panna täytäntöön yritysten kannalta kohtuullisessa ajassa lisäämällä merkittävästi resursseja pk takaukset muodostavat yli puolet kaikista hankkeista ja niiden käsittelyaika on päivä tai kaksi usein asiakas saa päätöksensä jo samana päivänä myös muiden rahoitushakemusten käsittely tapahtuu tällä hetkellä keskimäärin noin viikon kuluessa korotettu korotettu takauksien myöntämisvaltuus olisi väliaikaisesti voimassa joulukuun loppuun vuonna kaksikymmentäviisi jolloin arvion mukaan finnveran vastuukanta on palautunut nykyiselle tasolle tämä on myös tärkeä toimenpide jolla pyritään osaltaan vähentämään valtion ehdollisia ehdollisia vastuita kun niille ole enää välttämätöntä tarvetta hallituksen antamaan esitykseen liittyy oleellisesti valtioneuvoston kahdeskymmeneskolmas neljättä tekemä päätös jolla valtioneuvosto on antanut finnvera oylle sitoumuksen luotto ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta sitoumus tulee voimaan ensimmäinen viidettä sitoumuksen tarkoituksena on että valtio ottaa korvatakseen nykyistä suuremman osuuden finnveran luotto ja takaustappioista nykyisin viidenkymmenen prosentin korvausosuus nostetaan kahdeksaankymmeneen prosenttiin korvausosuuden nosto mahdollistaa finnveran rahoitusosuuden lisäämisen yritysrahoituksessa rahoitusosuuden korottamiseen liittyy myös työ ja elinkeinoministeriön finnveralle antama ohjauskirje jonka mukaan muun ohella korotetaan finnveran rahoitusosuutta yksittäisissä rahoitushankkeissa kahdeksaankymmeneen prosenttiin kokonaisrahoituksesta takauksien osalta tämä tarkoittaa sitä että pankki voi saada kahdeksankymmenen prosentin suuruisen takauksen pk yritykselle myöntämilleen luotoille lisäksi on tarkoituksena myöhemmin päättää toimenpiteistä jotka ovat mahdollisia komission antaman tiedonannon mukaan joka koskee tilapäisiä puitteita valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä epidemiatilanteessa

valtion korvausosuuden korotus on jo sellaisenaan mahdollistanut sen että finnvera on voinut alentaa takausmaksujaan suuryritysten osalta ehdotetaan kumottavaksi lain säännös siitä että yli kolmenkymmenenviiden miljoonan suuruiseen investointiluottoon myönnettyyn takaukseen vaadittaisiin työ ja elinkeinoministeriön suostumus suostumusta ei vaadita nykyisinkään samansuuruisen luoton myöntämiseen tarkoituksena on tehostaa finnveran päätöksentekoa jatkossa suuryrityksille myönnettävän rahoituksen määrää ohjataan finnveralle annettavalla sitoumuksella luotto ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta koronaepidemian taloudellisten vaikutusten ja erityisesti likviditeettikriisin vähentämiseksi rahoitusta myönnettäisiin myös suuryrityksille kuten midcap yrityksille kun siihen on erityistä syytä rahoitusvaltuuden korotus on suuruudeltaan merkittävä arvion mukaan koronakriisi lisää finnveran myöntämien rahoituksien riskisyyttä nykyisestä viiva kolmen prosentin vastuunkannon tappioasteesta neljän viiva viiden prosentin vastuunkannon tappioasteeseen rahoituksen lisääntynyt riskisyys huomioon ottaen on arvioitu että kustakin yhden miljardin lisärahoituksesta aiheutuu luotto ja takaustappioina noin sadan viiva sadankahdenkymmenen miljoonan euron tappiokorvausmenot rahoituksen

rahoituksen voimassaolon aikana rahoituskysynnän määrää on erittäin vaikea arvioida joten myös valtiolle aiheutuvien menojen arviointi on erittäin haastavaa arvoisat kansanedustajat hallituksen tavoitteena on lisätä merkittävästi finnveran ja ja sitä kautta valtion roolia yritysten laina ja takausmuotoisessa rahoituksessa näinä poikkeuksellisina koronakriisin aikoina jotta yrityksillä olisi valmiudet jatkaa kannattavaa yritystoimintaa olojen normalisoituessa näissä taloudellisesti vaikeissa olosuhteissa tärkeänä tavoitteena on myös luoda uskoa yritystoiminnan kannattavuuteen ja siihen että näin toimien kustannukset tulevaisuudessa yritystoiminnan elpyessä olisivat mahdollisimman vähäiset

kunnioitettu puhemies aivan ensimmäiseksi on todellakin hyvä että tätä takauskapasiteettia nostetaan tässä hallituksen esityksessä tehdään ja edelleen myöskin kun aikaisemmin näiden takausvastuitten jako se on kaksikymmentä kautta kahdeksankymmentä on puhuttu jopa kymmenen kautta yhdeksänkymmentä jaosta katsotaan mihinkä se jatkossa etenee tämähän oli ensimmäisiä ilmoituksia mitä hallitus teki että he aikovat nostaa tätä kapasiteettia nyt se tosiasiallisesti nostetaan nopea viestintä ja oikeiden toimenpiteiden ajoitus ovat ihan keskeiset asiat siinä miten tällaisia taloustilanteita oikein täytyy hoitaa ja menen tässä oikeastaan noin laajasti laajasti siihen keskusteluun mitä business finlandistakin on käyty aina kun tehdään jotain niin meillä on sen toimenpiteen ajoitus sitten meillä on sen toimenpiteen koko sitten meillä on se menettelytapa miten se joku asia toteutetaan ja nyt me olimme aika lailla yksimielisiä täälläkin salissa kun tehtiin business finlandille niitä lisäyksiä me olimme yhtä mieltä siitä että ne toimenpiteet ne ajoitukset ovat hyvät ne ovat myöskin oikean kokoisetkin ja vaadittiin oppositiosta vähän lisäämäänkin sinne sinne tulivoimaa ja näin se tapahtui toisessa lisäbudjetissa mutta valitettavasti me täällä salissa emme keskustelleet oikeastaan ollenkaan menettelytavasta siitä miten ne tuet pitää jakaa se oli myöskin valiokunnan mietinnön osalta ehkä se heikko lenkki siinä ja myöskin salikeskustelun heikko lenkki me unohdimme menettelytapa asian aivan täysin nyt sitten kun katsotaan myöskin tätä asiaa niin kyllä tässäkin täytyisi puhua menettelytavasta millä menettelytavalla me tätä takausta sitten oikein myönnämme siellä nyt vain kiinnitin huomiota tähän asiaan että täältähän poistetaan tämä neljäs neljäs momentti nyt tulee kysymys siitä mikä on se valvontamekanismi jolla haetaan esimerkiksi temistä valtuudet jos sattuisikin niin että tuleekin joku valtavan kokoinen takausvastuu sinne en tiedä miten tämä sitten oikein tapahtuisi toivottavasti ei syntyisi semmoista tilannetta että yhtäkkiä todetaan että okei siellä onkin taattu näin ja näin iso luotto ja nyt ollaan pulassa sen asian takia todellakin meidän täytyisi aina muistaa että toimenpiteiden ajoituksesta ja

monestikin ollaan samaa mieltä mutta menettelytavoista pitäisi puhua enemmän ja se olisi se viesti ja täytyy itsellekin laittaa muistiin että täytyisi noissa valiokuntien mietinnöissä keskittyä näihin menettelytapa asioihin ja siihen

vähämäki puhui aika pitkälle samaa asiaa mitä itsekin ajattelen ei tämä nyt varmaankaan viisastelun paikka että joku tietäisi eihän tässä ole oikeata ja väärää olemassa mutta lähtökohta miten ainakin itse suhtaudun tähän koko ongelmaan on se että kun markkinat loppuvat ja kassavirta loppuu niin siitähän seuraa ilman muuta se ongelma että rahaa ei tule kassaan mutta kiinteät kulut jäävät siitä seuraa tämä negatiivisen kassavirran ongelma ja se on joillekin yrityksille aika kiusallinen koska heillä ei ole puskureita sitten meillä on yrityksiä joilla tase on kunnossa ja siellä on jaettavaa ja yritykselle se ei ole ongelma edellyttäen että se kesto ei ole sitten mielettömän pitkä jos nyt näyttää siltä että me kuitenkin pääsemme kohtuullisesti pois tästä koronakriisistä ja markkinat alkavat niin kuin nyt näyttää avautua ja pikkuhiljaa vetämään niin silloinhan tämän rahoituksen olipa se ekpstä tai mistä tahansa suomen pankista yritystodistuksiin tai sitten tai ely keskuksesta pitäisi vastata siihen ongelmaan mikä aiheutuu sille tietylle yrityssektorille itse ajattelen tämän finnverankin näin että aivan oikein hallitus teki niin että finnvera takaa ja valtio jakaa mutta kun nyt näyttää siltä että eihän tämä nyt oikein kysytty ole tämä takaus niin silloin me joudumme miettimään mikä tässä on ongelma ja onko se korjattavissa jollakin esimerkiksi nostamalla yhdeksäänkymmeneen prosenttiin tämä finnveran takausprosenttiosuus täytyyhän niille yrityksillekin olla jotain me tiedämme ja ministeri on tästä jo jollain tavalla puhunutkin että sitä provikkaakin mitä finnvera perii on laskettu nämä molemmat ovat olleet kahdeksankymmentä ja sitten tulee tämän provision laskeminen siitä normaalista koska täytyyhän finnverankin jotenkin huolehtia että eiväthän he nyt voi loputtomasti jakaa valtion ja veronmaksajien rahoja nythän tullaan siihen kun rahan hinnasta puhutaan että emmehän me voi pelkästään finnveraa tuijottaa vaan meidän täytyy katsoa sitä pankin osuus tietenkin riippuu siitä minkälainen on se joka pyytää jos ollaan kiikun kaakun yrityksien kanssa tekemisissä niin totta kai rahan hinta tahtoo nousta myös pankilla silloin me joudumme katsomaan mikä on tämän lainan takaisinmaksuaika onko se liian lyhyt pitääkö sen olla kymmenen vuotta ja mitenkä pankkien tulisi venyttää omaa provisiotaan alaspäin ja finnveran alaspäin ja pitäisikö se nostaa yhdeksäänkymmeneen prosenttiin kysymys kuuluu auttaisiko se sittenkään jos näitä nyt on kysytty jonkun verran yli kaksisataa miljoonaa tai jotakin niin se on tähän ongelman suuruusluokkaan nähden erittäin vähän hyvä että tämä esitys tänne tulee ja me pohdimme täällä yhdessä tätä mutta minä uskon että hallitus kuitenkin keskuudessaan tietenkin käy niitä keskusteluja siitä voidaanko tätä instrumenttia jollakin tavalla vielä terävöittää ja voidaanko sitä viedä vielä siihen kuntoon ja mikä on sitten veronmaksajille riskitaso koska jos sen rahan hinta on jotakin jos se ajetaan aika alas niin täytyyhän sen lainanhakijankin jollakin tavalla olla tietoinen että omalle pääomalle ja lainapääomalle tulee joku tuotto eihän koskaan ketä tahansa voida lainoittaa tämä on oma ajatukseni jos se nyt yhtään auttaa sitten tähän keskusteluun
arvoisa puhemies ensinnäkin arvostan sitä että ministeri perjantai iltapäivänä tähän aikaan tulee esittelemään tämän asian ymmärrän että se esittely tehdään sen vuoksi että nyt on poikkeuksellisen suuresta operaatiosta kuitenkin kysymys tämähän on aivan selvä että tässä finnveran laina ja takausvastuiden lisäys on poikkeuksellisen suuri jos minä ymmärsin oikein rahoitusvaltuudet nousevat kahdesta miljardista kymmeneen miljardiin onkohan se finnveran historian suurin niin merkittävä muutos ottaen huomioon tämä poikkeustilanne oletan että eivät ainoastaan hallituspuolueet täällä tue hallitusta tässä toimessa vaan tässä kriittisessä tilanteessa me tarvitsemme tätä prosessia mistä ministerikin on käyttänyt muotoilua että finnvera takaa ja viime kädessä pankit nyt tätä kuitenkin se merkittävin osio ja tähän saakka myöskin oletan näiden kuultujen kahden oppositiopuheenvuoron perusteella näyttäisi siltä että oppositiokin asettuu tähän taakse edustaja vähämäki tässä viittasi tähän business finlandista käytyyn keskusteluun jossa siinäkin oli selkeästi se että oppositio tuki vahvasti hallituksen toimia jopa niin että lisätalousarviossa muun muassa kokoomus tuplasi tarkoitetun rahoituksen niillä ehdoilla mitkä hallituskin oli asettanut koska siinä lisätalousarviossa todettiin että hallitus toimi tässä aivan oikein siinä suhteessa se keskustelu jota business finlandista täällä käytiin eilen oli jollain tavalla joidenkin mielestä vähän tekopyhää jälkiviisastelua nyt toivoisin sitä kun käsitellään tätä finnveraa että tässä me jatkossa myöskin tunnistamme sen että kyllä business finlandin kohdalla oli aivan selvä ohjeistus ja kriteerit olivat sen mukaisia kuin lainsäädäntö on määrittänyt business finlandille sitä voidaan tietysti oikaista ja tässäkin kohdassa toimitaan finnveran kohdalla sen mukaisesti kuin lainsäädäntö määrää ja toivoisin että tässä ei lähdetä sitten myöhemmässä vaiheessa viisastelemaan että olisi sittenkin pitänyt tehdä toisin vaikka itse myöskin oppositio on tukenut tässä hallitusta isoja isoja askeleita otetaan hallitus on tarmokkaasti

arvoisa herra puhemies kun hallitus lähti tekemään toimia tämän akuutin koronakriisin hoitamiseksi niin niin silloin taisi olla melkein viidentoista miljardin vai neljäntoista miljardin euron paketti mitä silloin silloin markkinoitiin mutta tosiasiassahan oli niin että valtaosa tästä tästä volyymistä oli oli tietysti lainarahoituksen takaamista ja tietysti tämä finnveran instrumentti oli niistä tärkein tämä esitys on sinänsä minusta aivan oikeansuuntainen toki täällä edustaja eestilä käytti hyvän puheenvuoron siitä että näyttää siltä sekä näiden lukujen valossa että sen valossa mitä palautetta ainakin itselleni alueen kansanedustajana on tullut että että finnveran takauksen suosio ei ole ollut ehkä mitä hallitus on on alun perin kaavaillut siihen lienee lienee montakin montakin eri eri syytä osalle yrityksistä tämän muun takausosuuden kattaminen voi olla haastavaa toisaalta taas sitten tämän lainajärjestelyn rahoituskustannukset ovat olleet monen mielestä kohtalaisen korkeitakin vaikka nyt toki takausprovision määrää on on tarkastettu olisi hyvä kuulla ministeriltä miten te näette nyt isossa mittakaavassa ja kuvassa millä tapaa

ollut mahdollisuutta varautua on ensisijaisesti tarjottu tätä lainarahoituksen lisäämistä ja ja ymmärrän kyllä hyvin näitä näitä pk yrittäjiä jotka näin ovat sanoneet herra puhemies tähän loppuun haluan vielä todeta sen että vaikka kaikkia keinoja tarvitaan niin fakta mitä me emme voi myöskään tässä keskustelussa ohittaa on se että suomen

on äärimmäisen iso puhutaan yli kuudenkymmenen miljardin euron kokonaisuudesta ja meidän meidän kansantalouden kokoon nähden olemme kyllä siellä aika lailla kärkipäässä tämä on hyvä muistaa myös siitä syystä että meidän koko julkinen talous on kohtalaisen haavoittuvainen tällä hetkellä moneen muuhun läntiseen läntiseen maahan nähden ja ja vaikka näitä toimia tarvitaan niin on varmasti paikallaan sitten tämän kriisin jälkeen se että hallitus myös käy läpi ja ja tarkastelee sitä takauskannan kasvua sillä sillä mikäli tämä kehitys jatkuu näin suurena niin ennakoin että se kyllä jossain kohtaa tulee meille myös ongelmaksi mutta tällä hetkellä on tärkeintä hoitaa tätä akuuttia kriisiä

arvoisa puhemies tässä on tosiaan sellainen homma että finnveran takaukset eivät ole nyt olleet kauhean isoja loppupelissä tietysti nythän siihen lyödään tai ainakaan se käyttöaste mikä on ollut ja se tietysti johtuu pitkälti siitä että finnvera on ollut vähän kallis ja ja ei välttämättä aina niin helppokaan sitten on tilanteita jopa niin että loppupelissä ensin ei ole saanut ja sitten kun saa niin sitten olisi saanut muualtakin elikkä se ei ole välttämättä aina toiminut elementtinä niin kuin sen olisi pitänyt omakohtaista kokemusta oli aikoinaan siitä että kuljetusliikkeitä ei kuulemma tueta sen takia kun se vääristää kilpailua mikä oli minun mielestäni vähän outoa koska mikäs ala on joka ei vääristäisi kilpailua en tänä päivänä edes ymmärrä miksei sitä finnveran tukea saatu koska se ei ollut kuin pieni osa siitä meidän kokonaiskaupastamme

ei ole